Te sanoitte myös, että meidän pitää kertoa saavutuksista. Sitäkin me teemme. Mutta en kuitenkaan usko, että menneillä saavutuksilla voitetaan koskaan lisää kannatusta, vaan meidän täytyy pystyä löytämään tämän päivän kuumiin kysymyksiin ratkaisut ja meillä täytyy olla jonkinlainen käsitys tulevaisuudesta. Yksi näistä asioista on maahanmuutto. Täällä on tänään keskusteltu tästä, mutta valitettavasti minun täytyy sanoa, että Tanska ei tässä kelpaa kyllä esimerkiksi siitä, koska teiltä puuttuu humanismia. Teillä on pragmatismia mutta humanismia ei kyllä juuri ole. Mutta uskon siihen, että se, mitä sanoitte nostamalla Afrikan puheenvuoronne keskiöön, niin se on se ydinkysymys. Kyllä Afrikka on Euroopan unionin kohtalonkysymys. Meidän täytyy yhdessä pohtia todellakin kaikkia niitä asioita, joilla voidaan auttaa Afrikkaa, ja nähdä se kumppanina eikä pelkästään minään kehitysavun kohteena.